Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää Chris Daviesia tästä erinomaisesta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Tässä mietinnössä perätään monia hyvin tärkeitä toimia kohti vähähiilistä taloutta, ja mielestäni tässä myös esitetään hyvin johdonmukaisia politiikan lohkoihin kohdistuvia ja konkreettisia toimia sekä tarvetta nimenomaan investoida vihreään talouteen. Tarvitsemme nyt yhteistyötä ja todellakin välittömiä toimia, jotta pystymme etenemään kohti vähähiilistä taloutta, ja tarvitsemme eri politiikan lohkojen yhteistyötä niin maatalouspolitiikan, koheesiopolitiikan kuin sitten ympäristöpolitiikankin. Toki tämä energiapolitiikka on hyvin keskeistä tässä, kun puhumme siitä, kuinka korvaamme hiiltä.